Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, pidän erittäin tärkeänä tätä mietintöihin pohjautuvaa keskustelua, jossa nostetaan esille paremman EU tason sääntelyn tarve erityisesti korostaen toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteita sekä myös katsoen rikkomusmenettelyitä ja toimielinten välisiä suhteita.

Kansalaisten naurun aiheena ovat olleet kurkun käyryyden sääntely, oliiviöljypullojen korkittomuus ja viimeisenä niin sanottu kampaajien korkokenkädirektiivi. Terveelliset työkengät ovat varmasti meille kaikille tarpeellisia, mutta emmekö voi luottaa välillä valistukseen ja ihmisten terveeseen järkeen ilman, että kaikkia tarvitsee lainsäädännöllä säädellä? Kuitenkin komissiosta on myös tulossa ja on tullut jo erittäin tärkeä REFIT hanke, ja se on tervetullut, koska on syytä arvioida juuri monen lainsäädännön tarpeellisuutta ja toisaalta oikeasuhtaisuutta.